toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia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

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

arvoisa puhemies ja muut kuulijat

nyt käsiteltävänä oleva uudistus on sinänsä selkeä eikä tämä itsessään herätä suuriakaan intohimoja se selkeyttää maistraatin toimivaltaa lain kohdissa mainituissa asioissa haluaisin kuitenkin kiinnittää sellaiseen seikkaan huomiota joka minulle tuli tässä mieleen kun perehdyin näihin asiakirjoihin maistraatin virkamiehenä heti innokkaasti ajattelin että ahaa nytpä nytpä pääsen omalle kentälleni meille kaikille on tärkeätä että lainvalmistelun lainvalmistelun ja ja erityisesti hallituksen esityksen ja valiokuntien mietintöjen perustelut ovat selkeät ja yksiselitteiset tässä hallituksen esityksessä olisi ollut hedelmällistä että olisi kerrottu näistä kun täällä on juko ryn jhln ja palkansaajajärjestö pardian lausunnot ja maistraatin lausunnot vaikka aivan lyhyestikin miten nämä ovat suhtautuneet myönteisesti vai kielteisesti toki sain tiedon sitten kun soitin lainsäädäntöneuvokselle hallituksen esityksen ja valiokuntien mietintöjen perustelut ovat tärkeässä asemassa on huomattava että lakeja soveltavat viranomaiset tuomioistuin mukaan lukien käyttävät hallituksen esityksiä lain tulkinnassa apuna sillä ne ovat normihierarkiassa erittäin korkealla lain tulkintaohjeina niistä aina ilmenee eduskunnan tahto ja tarkoitus siksi pyydänkin että tällä eduskuntakaudella me kansanedustajat muistamme lakeja säädettäessä että pelkkä valmis normi ei ole ainoa mitä lakeja soveltavat tahot tarvitsevat mitä paremmat perustelut ovat sitä vähemmän jää tulkintaepäselvyyksiä ja sen yhdenmukaisempaa soveltaminen myös viranomaisissa on vielä pyydän sellaista meiltä kaikilta että luemme huolella erityisesti virastojen itsensä antamat lausunnot koskien lainsäädäntöhankkeita olen itse vastannut useisiin ministeriöiden lausuntopyyntöihin vuosien varrella ja on tullut hieman sellainen olo että lukeekohan niitä kukaan sillä lopullisissa lainvalmisteluasiakirjoissa ei ole ollut niistä mitään mainintaa on huomattava että lakia soveltavilla viranomaisilla on usein paras tieto niistä ongelmista joita käytännössä ilmenee ja monia hyviä ideoita niiden ratkaisemiseen varmaan ne on luettu jossain mutta jos niiden painoarvo on vain lyhyt maininta lain esitöissä ja laki säädetään silti hyvinkin erilaiseksi kuin mitä lausunnossa on ehdotettu tulee lausunnonantajalle tunne että turha näitä on kirjoitella kun ei näitä kukaan lue tällöin käy niin että lainsäätäjältä jää arvokas tieto saamatta sillä siellä ruohonjuuritasolla virkamiesten tuntuma asioista on erittäin hyvä on muistettava että vaadimme jatkuvasti tuomioistuimilta ja viranomaisilta päätöksiin laadukkaita perusteluita joissa eri näkökohtia on tullut punnita huolellisesti vastavuoroisesti eduskunnan tulee lainsäätäjänä kiinnittää huomiota omiin lain säätämistä koskeviin perusteluihinsa jotta myös ne olisivat laadukkaita ja informatiivisia niin kuin me odotamme niitä

arvoisa puhemies tässä meille hyvä ohjenuora tulevaa eduskuntakautta ajatellen eli tehdään eduskunnassa laadukasta lainsäädäntötyötä hyvine perusteluineen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon viimeistään kahdeskymmenesviides yhdeksättä kaksituhattaviisitoista

arvoisa puhemies

kaksituhattakaksikymmentä mennessä saavutetaan neljänsadan miljoonan säästöt kuten tuossa aikaisemmassa puheenvuorossani kerroin olen vuosia toiminut eri viranomaisissa esimiestehtävissä ja olen ollut viemässä läpi erilaisia organisaatiomuutoksia olen samaa mieltä siitä että tehokkuutta ja tuottavuutta tulee hakea virastojen optimaalisella koolla ja erilaisin sähköisin palveluin haluaisin tuoda teidän tietoonne kuitenkin käytännön elämästä sellaisia seikkoja jotka eivät täältä ilmene tuomioistuinten toimipisteverkkoa on karsittu ja olen läheltä läheltä seurannut muutamia vuosia sitten tehtyä riihimäen käräjäoikeuden yhdistämistä siirtymäkausi kesti kesti kaksi vuotta ennen kuin päästiin yhteen rakennukseen sillä käräjäoikeudelle piti remontoida uudet tilat hyvinkään virastotaloon töiden järjestely oli erittäin hankalaa kahdessa eri virastossa ja asiakkaatkin sekaantuivat välillä että kumpaan käräjäoikeuteen heidän piti mennä istuntopaikalle myös etäjohtaminen ja muu asioiden hoito oli hankalaa se oli myös kalliimpaa kuin yhdessä paikassa toimiminen näin ollen kun yhdistämispäätöksiä virastoissa tehdään tulisi etukäteen varmistaa mikä on se järkevä ajankohta jotta on myös toimitilat minne siirtyä nyt tällä hetkellä ovat lausunnoilla käräjäoikeuksien lisäyhdistymiset mielestäni nämä tämmöiset yhdistämiset tulisi tehdä kerralla eikä tehdä koko aika uusia yhdistämisiä tämä tulisi halvemmaksi ja olisi myös inhimillisempää työntekijöille ja myös asiakkaille jotka eivät pysy perässä mikä oma tuomioistuin milloinkin on myöskään pelkkä toimipisteiden karsiminen ei auta tuomioistuinten pitkiin käsittelyaikoihin eikä tuomareiden jutturuuhkiin kun samaan aikaan tuomioistuimissa karsitaan henkilöstöä monesti käsittelyajat ovat useita kuukausia saimme myös viime syksynä lukea kuinka tuomarit ovat loppuunpalamispisteessä juttumääriensä alla tuomioistuimissa joudutaan järjestämään asianosaisten näin halutessa vaikka viikon pääkäsittely niin sadan euron kuin kymmenentuhannen euron intressissä mielestäni voisimme pohtia erilaisia tutkimiskynnyksiä tai pakkosovittelua pienissä riidoissa täällä mainitaan myös yhtenä hyvänä työkaluna sähköiset järjestelmät kyllä se on totta mutta niiden pitäisi olla hyviksi työkaluiksi tarkoitettuja tunnen paljon käräjätuomareita olen heiltä kuullut että muutaman vuoden tuomioistuimissa käytössä ollut niin sanottu ritu eli rikosasioiden hallintajärjestelmä on hidastanut käytännön työtä valtavasti vaikka tarkoitus oli varmaankin juuri toisinpäin käytännön esimerkkinä on se että aikaisemmin sakkolapun pystyi kirjoittamaan käsin istunnossa muutamassa minuutissa nyt se edellyttää sitä että koneelle pitää kirjoittaa koko tuomio ja siihen menee hyvin paljon aikaa ja tämä jäykistää ja hidastaa työtä ja tämä ei varmaankaan ole ollut tarkoitus toivoisin että kaikki perehtyisivät myös tähän suomen tuomariliiton lehdistötiedotteeseen viidettä kaksituhattaviisitoista joka on julkaistu heidän heidän kokouksestaan nyt toukokuussa turussa tässä peräänkuulutetaan juuri sitä että tuomioistuimilla pitäisi olla riittävät resurssit ja peräänkuulutetaan sitä että perustettaisiin riippumaton tuomioistuinvirasto selvittämään näitä resursseja ja tätä kokonaistilannetta niin että sitä lainsäädäntöä ei tehtäisi kuin tilkkutäkkiä vielä sanon muutaman sanan maistraateista ja ja oikeusaputoimiston yleisestä edunvalvonnasta josta täällä oli myös puhetta maistraattien toimipisteitä on myös aika radikaalisti karsittu viime vuosina itse olen ollut esimiestöissä siellä ja oman substanssityön lisäksi olen joutunut toteuttamaan kaikki nämä uudistukset tämä aika on on ollut pois varsinaisesta työstä sillä kaikki yhdistämiseen käytetty aika on pois siitä työstä mitä pitäisi asiakkaiden eteen tehdä ja vähentää sitä tuottavuutta edelleen no nyt on taas suunnitteilla maistraattien yhdistäminen pääkaupunkiseudun maistraattien kesken ja taas tätä samaa mitä tuomioistuintenkin kohdalla että niitä nitkutetaan kahden vuoden välein tehdään kerralla jos tehdään eikä koko aika rasiteta sitä koneistoa yhdistämisillä

sitä että vähennämme niitä töitä jos haluamme ihan aidosti parantaa tuottavuutta ja tuloksellisuutta laki edellyttää viranomaisilta tietyt menettelyt maistraatissa näitä on esimerkiksi oikeusaputoimistojen yleisten edunvalvojien tilintarkastuksesta luopuminen maistraatti on suomessa ainoa viranomainen joka tarkastaa toisen viranomaisen kaikki päämiehensä puolesta tekemät tuhannet oikeustoimet siihen menee runsaasti henkilötyövuosia vuodessa ei siinä nyt ole mitään mitään järkeä

kertoa vielä sellaisen asian että kun yleisten edunvalvojien toimintoja yhdistettiin oikeusaputoimistoon niin se on vaikeuttanut käytännössä monien työtä elikkä minäkin kirjoitin lausunnon oikeusministeriölle tästä ja tiedän että monet oikeusavustajat kirjoittivat mutta sitä ei ilmeisesti luettu koska tämä laki meni sellaisenaan läpi elikkä kun yleiset edunvalvojat ja yleiset oikeusavustajat ovat saman toimiston henkilökuntaa niin heitä koskevat samat esteellisyyssäännökset ja kun virastoja on nyt niin paljon yhdistelty usein käy niin että esimerkiksi hyvinkääläinen päämies saakin edunvalvojan lahdesta kun se on ainoa ainoa lähin esteetön virasto joka voi sellaisen tarjota tässä tullaan taas siihen mistä tuossa edellisessä puheenvuorossani puhuin että niitä virastojen lausuntoja oikeasti kannattaa lukea koska siellä on tietoa siitä käytännöstä mihin se johtaa nythän niitä oikeusaputoimistoja on koko ajan lisää yhdistelty ja me olemmekin siellä maistraatissa aikaisemmin naureskelleet että on varmaan kohta lapista haettava se esteetön edunvalvoja vielä haluaisin muistuttaa siitäkin ettei aina aina tarvitse miettiä sitä mistä saadaan karsittua vaan voisimme myös miettiä lisätuloja en tiedä miten suhtaudutte tähän mutta maistraatin henkikirjoittajat ja päälliköt ovat jo vuosia tuoneet esille että siviilivihkiminen maistraatissa esteiden tutkintoineen on täysin maksutonta ihan kaikille maailman kansalaisille esteiden tutkinnat esimerkiksi ulkomailta tulevan ihmisen kohdalla vievät meiltä maistraatin lakimiehiltä monesti tuntikausia tähän kun saataisiin muutaman kymmenen euron maksu se toisi satojentuhansien eurojen tulot maistraattiin vuosittain muistetaan se että kukaan ei pysty tekemään määräänsä enempää vaikka vaikka miten piiskaisimme ihmisiä ja olisi toivottavaa että asiantuntevaa työvoimaa jatkossakin tuomioistuimiin ja valtion asiantuntijavirkoihin vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelmaan kuuluu myös inhimillisen pääoman kehittäminen mikä pitää sisällään hyvän esimiestyön ja kaikkien työkyvyn parantamisen yhdistämisen hurmassa ei tule unohtaa työntekijöitä jos heistä halutaan paras mahdollinen ja motivoitunut työpanos jatkuva muutos kuormittaa ihmisiä valtavasti ja vähentää heidän työhyvinvointiaan asiakkaan kannalta tulee toimipisteverkon olla riittävä tuossa neljänsadan miljoonan säästötavoitteessa itselleni jäi vielä semmoinen kysymys että olisi mielenkiintoista saada myös dataa niistä niistä kuluista joita nämä kaikki yhdistämiset aiheuttavat että onkohan siinä laskettu tätä tätä nettomenoa se ei sieltä minusta ilmennyt arvoisa puhemies haluan lopuksi sanoa että kun yhdistetään virastoja tehdään se kerralla ja vähennetään myös lakisääteisiä lakisääteisiä tehtäviä aidosti tämä myös vähentää asiakkaiden byrokratiaa kun kaikkea ei tule vahvistuttaa tai tarkastuttaa viranomaisissa

puhemies edustaja meri oli aivan oikeassa kun problematisoi tuottavuus ja vaikuttavuusohjelman kokonaisuutta täytyy kuitenkin palauttaa mieleen vähän historiaa ennen edellisen vaalikauden alkua valtion tuottavuusohjelma oli yksiselitteisesti vain henkilötyövuosien vähentämisohjelma oli asetettu tavoitteet kuinka monta tuhatta työpaikkaa pitää valtionhallinnosta poistaa ja tätä vähentämistä suoritettiin sellaisillakin ulkoistamistoimenpiteillä jotka jälkeenpäin tutkittuna tulivat valtiolle paljon kalliimmiksi elikkä tuottavuuden kannalta olivat erittäin negatiivisia

oikeuspuolella kuin muuallakin henkilöstö on aika lailla väsynyt siihen että koko ajan on prosessit käynnissä koko ajan organisaatiouudistukset käynnissä varmasti monta kertaa tulee mieleen että milloin niitä varsinaisia töitä ehtii tekemään kun on jatkuva myllerrys elikkä työhyvinvointi pitää kyllä näissä tuottavuus ja vaikuttavuusohjelmissa ottaa todella vakavasti

arvoisa herra puhemies tässä edustaja uotila oikeastaan käytti juuri sen puheenvuoron minkä itsekin meinasin sanoa edustaja meri kuitenkin tuossa omassa puheenvuorossaan mainitsi että pääkaupunkiseudulla näitä maistraatteja yhdistellään ja mitä tuskaa se sitten tuottaa ei se kosketa pelkästään pääkaupunkiseutua vaan muun muassa kymenlaaksossa nyt on suunnitelma että kotkan maistraatti yhdistettäisiin kouvolaan ymmärrän että säästöjä joskus pitää hakea mutta aivan loistava idea minkä edustaja meri tuossa puheensa lopuksi toi esille jos kerättäisiin maksua esimerkiksi avioliittoon vihkimisestä siellä maistraatissa mikä nykyään on ilmaista ja sitten jos tästä avioliiton esteiden tutkinnasta etenkin esimerkiksi ulkomaalaisten kohdalla saataisiin kerättyä tuloa niin silloin ehkä ei tarvitsisi enää yhtään niitä maistraatteja

arvoisa herra puhemies edustaja meri otti puheenvuorossaan esille erittäin tärkeän tietohallintoasian ja hän mainitsi tämän ritu ohjelman vastaavanlaisia onnettomia järjestelmiä on kehitetty aika paljon yksi sellainen on muun muassa salama joka on omalta osaltaan ollut etanan vauhdilla tukkimassa monia järjestelmiä siksi onkin ihan syytä oikeasti miettiä ovatko valtion tietohallinto ja nämä järjestelmät ihan sillä tasolla millä niiden tulisi olla ja jos ajatellaan tulevaisuutta kun nimenomaan tältä ict sektorilta on ajateltu että myös suuria säästöjä niin nyt on kyllä varmaan paikallaan pohtia pitäisikö meidän jopa jäädyttää tällä hetkellä toteutettavia menoja investointeja hankintoja ohjelmahankintoja jos ne eivät ole tehtäviensä tasolla elikkä aikaansaa sitä palvelua mikä niiden tulisi todellisuudessa tehdä nyt monella hallinnonalalla on tapahtunut noita vastaavankaltaisia ongelmia joissa on syntynyt tukoksia ja ja asiat ovat jääneet jumiin ja tässä mielessä kyllä tähän on syytä kiinnittää todella huomiota
palataan varsinaiseen puhujalistaan

arvoisa herra puhemies käsittelemme hallituksen vuosikertomusta vuodelta kaksituhattaneljätoista tarkastelemme viime vaalikauden ja viime vuoden tapahtumia tällä viikolla kuulemme myös tarkemmin tulevan vuoden ja vaalikauden uutisista poimin kertomuksesta kohtia joista voidaan ottaa ja varmasti otetaankin oppia tulevaa varten viime vaalikaudella ministerivastuussa oli kaikkiaan kolmekymmentä eri henkilöä osa siirtyi kesken vaalikautta sivuun vasemmistoliiton ja vihreiden jättäessä hallituksen osa siirtyi täysin muihin tehtäviin eduskunnan ulkopuolelle ja osa puolueista kierrätti ministereitään parin vuoden jälkeen näin suuri joukko ja sen vaihtuvuus eivät voi olla asioiden tehokkaan hoitamisen kannalta perusteltuja lähtökohtana pitäisi olla että ministeriksi valittu henkilö hoitaisi tehtäviään neljä vuotta joka sekin on sangen lyhyt aika

kolmestakymmenestä ministerivastuussa olevasta henkilöstä ainoastaan seitsemän oli ministerinä koko vaalikauden heistä vain neljä hoiti samaa tehtävää alusta loppuun tulevan hallituksen lähtökohta on parempi puolueita on kuuden sijasta mukana vain kolme tulevien ministerivalintojen lähtökohtana on oltava se että valittu henkilö on tehtävässään neljä vuotta tavoite ministereiden määrän vähentämisestä vähentämisestä on myös kannatettava painehan on yleensä ollut toiseen suuntaan jokaiselle tärkeäksi koetulle asialle pitäisi olla oma ministerinsä johtamisen kannalta se on ongelmallista ministerin tehtävä on vaativa se ei saa olla palkinto muista ansioista ministerin osaaminen ja aktiivisuus suomen menestymisen kannalta oleellista hallituksen koko keskinäinen luottamus ja henkilöiden pysyvyys ovat suomen menestyksen perustekijöitä jos suuryrityksessä olisi neljässä vuodessa ollut kaksi eri toimitusjohtajaa ja heidän lisäkseen kaksikymmentäyhdeksän muuta johtajaa joista vain neljä olisi pysynyt koko koko ajan samassa tehtävässä kysymyksessä oleva yritys olisi kriisiyhtiö vuosikertomuksen mukaan suomella on olemassa kestävyysvajetta ei saatu vaalikaudella kurottua umpeen eikä valtion velkasuhde kääntynyt laskuun talouskasvu oli heikkoa ja ennusteet eivät lupaa paljon parempaa tavaravienti romahti vuosina kaksituhattakahdeksan viiva kaksituhattayhdeksän ja on elpynyt siitä vain vähän kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsinta oli haasteellista eikä tavoitteessa onnistuttu sote uudistus jäi toteutumatta verotulojen kasvu oli vaimeaa uudella hallituksella valittavilla ministereillä sekä eduskunnalla riittää tehtävää kiitos

arvoisa puhemies

kerrotaan että hallitusohjelman mukaisesti poliisipalvelut turvataan koko maassa tässä tarkoituksessa toteutettavassa poliisin hallintorakenneuudistuksessa pora kolmessa erityistä huomiota on kiinnitetty poliisipalveluiden saatavuuteen maan eri osissa sekä liikenteen valvontaan ja liikenneturvallisuustyöhön hallintorakenneuudistuksesta vuosikertomuksessa kerrotaan että pora kolme hanke on edennyt hyvin asetettujen tavoitteiden suuntaan suunnitelmien mukaan kertomuksen voi vähintäänkin kyseenalaistaa tai sitten tavoitteet ja suunnitelmat ovat olleet hyvin vaatimattomia ainakaan veronmaksajien etu etu tämä uudistus ei ole ollut tähän kevääseen saakka mikäli poliisin hyvä paikallinen näkyvyys ja alueentuntemus tarkoittaa esimerkiksi sitä että osissa maakuntien kaupungeista ei yöaikaan ole fyysisesti poliisipartiota lainkaan ei voida puhua mielestäni riittävästä näkyvyydestä harvaan asutulla alueella kuten itä ja pohjois suomessa osa poliisin valvonta ja hälytystoiminnasta on turvattu jo useamman vuoden ajan viranomaisyhteistyössä rajavar tiolaitoksen kanssa ilman tätä yhteistoimintaa riittävät turvallisuuspalvelut olisivat olleet usein pelkkää toivetta tällä tavoin poliisin näkyvyys on turvattu harvaan asutussa suomessa vielä vuonna kaksituhattaneljätoista tilanne on kaksituhattaviisitoista tänä päivänä ihan sama mielestäni se ei ole riittävää heti pora kolmen alussa poliisihallinnon kulut nousivat niin että pelkät palkankorotukset aiheuttivat valtakunnan tasolla kuudenkymmenenviiden viiva seitsemänkymmenen kenttäpoliisin henkilötyövuoden vähennystarpeen tämän hallinto ja esikuntaportaan palkankorotusten kustannuslisäyksen on poliisihallituksen toimesta ilmoitettu olevan väliaikainen koska jollakin aikataululla osa hallinnosta eläköityy huomioitavaa on että vie vielä pitkän aikaa ennen kuin hallinto supistuu niin paljon saavutetaan hallinnon kuluissa edes lähtötaso uudistuksen tarkoituksenahan oli hallintokulujen säästö ei korottaminen vuoden kaksituhattakuusitoista loppuun mennessä tämä ei ole mahdollista vaikka meille niin tässä hallituksen vuosikertomuksessa vakuutetaan iltalehden taloustutkimuksella kaksituhattaviisitoista viikolla teettämässä tutkimuksessa seitsemänkymmentäkaksi prosenttia vastaajista oli sitä mieltä ettei poliisipalveluita ole saatavilla tasavertaisesti vain yksi prosentti suomalaisista katsoo että eduskunta onnistui erittäin hyvin tavoitteessaan taata poliisipalvelut yksitoista prosenttia suomalaisista ei luota ollenkaan siihen että poliisi ehtii avuksi hädän hetkellä voikin hyvällä omallatunnolla kysyä tästäkö maksamme tasapuolisesti veroja ja onko se edes syrjäseudulla asuvilla tarpeen vuoden kaksituhattaneljätoista poliisibarometrin mukaan poliisi on kansalaisten mielestä edelleenkin muun muassa selvästi tärkein lähiyhteisön turvallisuuden parantamisessa ja näin on oltava mielestäni jatkossakin haluamme olla eurooppalaisia miksi emme ole myös poliisipalveluiden saatavuuden suhteen suomessa on euroopan vähiten poliiseja per kansalainen eurooppalainen keskiarvo on yksi poliisimies neljäsataa asukasta kohden suomessa suhdeluku on yksi poliisimies seitsemänsataakolmekymmentäkolme asukasta kohden viimeisten neljän vuoden aikana poliisien määrä on suomessa vähentynyt noin neljälläsadalla samaan aikaan hälytystehtävien määrä on ollut jyrkässä kasvussa arvoisa puhemies haluan tuoda esiin vielä liikennevalvonnan nykyisen tilan liikkuvan poliisin lakkauttamisen myötä on liikennevalvonta vähentynyt huolestuttavasti jo vuoden kaksituhattaneljätoista osalta voidaan poliisin virallisista tilastoista todeta että esimerkiksi raskaan liikenteen valvonta on vähentynyt kaksitoista pilkku kahdeksan prosenttia edellisvuoteen nähden tämän vuoden tammi helmi ja maaliskuun aikana liikennevalvonta on vähentynyt verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan koko suomessa kaksitoista pilkku kolme prosenttia ja raskaan liikenteenkin valvonta kaksikymmentä pilkku kolme prosenttia tämä ei ollut

uudistuksen tavoite tavoitteena oli pitää liikennevalvonnan taso vuoden kaksituhattakaksitoista tasolla josta se on on nyt varsin kaukana jos poliisin hallintorakenneuudistuksen tarkoituksena on ollut tehostaa toimintaa niin siinä on onnistuttu sillä että entistä suurempaa hälytysmäärää hoitaa entistä vähemmän poliisihenkilökuntaa nykyinen poliisimäärä ei ehdi valvoa liikennettä tavoitteiden mukaisesti se kiirehtii nyt vain hälytystehtävältä toiselle

arvoisa puhemies

vähintäänkin paikallaan arvioida miksi näin kävi viisas poliitikko on sellainen joka pysähtyy arvioimaan miksi tehdyt poliittiset toimenpiteet eivät tuottaneet toivottua ja odotettua tulosta kuten hallituksen vuosikertomuksessa kerrotaan olivat hallituksen kolme keskeisintä painopistealuetta köyhyyden eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen julkisen talouden vakauttaminen sekä kestävän talouskasvun työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen vaikka viime hallituskauden alussa tehtiin myönteisiä päätöksiä kuten perusturvan tasokorotus ja puolison tulojen vaikutuksen poistaminen työmarkkinatuen osalta päätti hallitus kehysriihessään vuoden kaksituhattaneljätoista alussa leikata indeksikorotukset perusturvaan ja eläkkeisiin tämä leikkaus heikensi siten jo valmiiksi pienituloisten opiskelijoiden työttömien ja eläkeläisten taloudellista asemaa sen lisäksi että tämä päätös heikensi pienituloisten ostovoimaa oli se ilmiselvästi ristiriidassa köyhyyden eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemisen kanssa euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea ilmoittikin helmikuussa käsiteltyään aiheeseen liittyvän kantelun että sosiaaliturvaetuuksien vähimmäistaso suomessa on riittämätön samaan lopputulokseen tuli terveyden ja hyvinvoinnin laitos vuoden alussa julkaistussa omassa perusturvan riittävyyttä koskevassa arvioinnissaan sen mukaan perusturva suomessa edelleen riittämätön suhteessa kohtuulliseen minimikulutukseen julkisen talouden vakauttamisen osalta vuosikertomus puhuu puolestaan niin alijäämä työttömyys kuin velkaantuminen jatkoivat kasvuaan kestävän talouskasvun ja parantuneen työllisyyden sijaan supistui kokonaistuotanto vuonna kaksituhattaneljätoista kun hallituksen talousarvioesityksessä syksyllä kaksituhattakolmetoista vielä arvioitiin sen kasvavan yksi pilkku kaksi prosenttia niin yksityinen kotimainen kuin ulkomainen kysyntä arvoisa puhemies vuoden kaksituhattaneljätoista hallituksen vuosikertomuksesta käy hyvin ilmi kuinka silloista talouspoliittista linjaa on vaivannut ennen kaikkea kaksi asiaa toistuvat liian optimistiset arviot talouskasvun ja taloustilanteen kehityksestä sekä suhdannepolitiikan puute ja sopeutuksen jatkaminen taloustilanteen jatkuvasta heikentymisestä huolimatta siitä huolimatta että mitään talouspolitiikalle asetetuista tavoitteista ole saavutettu perustellaan lisäsopeutusta ja veronkevennyksiä yleensä sillä ettei ole sopeutettu ja kevennetty veroja tarpeeksi mutta kuinka pitkään oikein tulisi odottaa ennen kuin voi vaatia edes jotain luvatuista tuloksista kuinka paljon hyvinvointipalvelujen rahoituspohjaa pitää heikentää heikentää mahdollisesti ehkä joskus syntyviä dynaamisia vaikutuksia odotellessa muun muassa talouspolitiikan arviointineuvosto totesi vuoden alussa julkaistussa raportissaan että finanssipolitiikan kiristys vuodelle kaksituhattaviisitoista oli suhdannetilanteeseen nähden huomattavan suuri ja lisäsi vielä omana suosituksenaan suosituksenaan kehotuksen välttää talouspolitiikan lisäkiristämistä vallitsevassa suhdannetilanteessa koska se todennäköisesti johtaisi työttömyyden kasvuun kuten hallituksen vuoden kaksituhattaneljätoista vuosikertomuksessa kerrotaan supistuivat niin yksityinen kulutus yksityiset investoinnit kuin rakennus laiteinvestoinnit ilman julkista kysyntää joka viime vuonna lisääntyi olisimme todennäköisesti vielä syvemmissä taloudellisissa ongelmissa arvoisa puhemies nämä ovat muutamia tosiasioita jotka pitää ottaa huomioon kun talouden tilannekuvasta puhutaan ehkä heikot tulokset johtuvatkin siitä että tilannekuva on väärä

arvoisa herra puhemies tämä hallituksen vuosikertomus kertoo raakaa totuutta siitä missä tilanteessa suomi on elänyt ja missä me elämme talous näyttää edelleen haasteelliselta talous on supistunut ja vienti pysähtynyt kun kotimainen kysyntä on heikkoa työllisyystilanne on vaikea ja työttömyys koskettaa yhä useampaa perhettä mutta myös nuoria nostan tästä hallituksen vuosikertomuksesta esiin asunnottomuuden ja toimet sen torjumiseen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma on toki vähentänyt pitkäaikaisasunnottomuutta mutta nuorten tilanne on edelleen haasteellinen muun muassa pääkaupunkiseudulla on yli tuhat asunnotonta alle kaksikymmentäviisi vuotiasta pääkaupunkiseudulla onkin kehitetty asunnottomuutta torjumaan hanke oman muotoinen koti jonka tarkoitus on että vuoteen kaksituhattakahdeksantoista mennessä meillä ei olisi enää asunnottomia nuoria syrjäytyminen lähtee siitä että ei löydy opiskelupaikkaa ja sen myötä nuori ei löydä sijaa yhteiskunnassa ja siihen myös asunnottomuus liittyy meidän tuleekin tehdä kaikkemme jotta nuorten syrjäytymiseen katsotaan edelleenkin hyvin vakavasti lisäksi tulevaisuudessa täytyy edelleen kiinnittää huomiota harmaan talouden torjuntaan se on ollut menneellä kaudella hyvää ja asianmukaista sosiaali ja terveyspalvelut pitää saada toimiviksi kaikille lastensuojelu on myös se mitä täytyy seurata koko ajan ja resursseja sinne suoda sosiaalihuoltolaki on astunut juuri voimaan ja se on erittäin hyvä koska se tähtää ennaltaehkäisyyn ja se on syntynyt muun muassa pikku eerikan tapauksen johdosta ennaltaehkäisy on hyvä keino ehkäistä syrjäytymistä ja ihmisten toivottomuutta

arvoisa puhemies hallituksen vuoden kaksituhattaneljätoista toimintakertomuksen sivulla viiteentoista puhutaan köyhyydestä eriarvoisuudesta ja syrjäytymisestä kappaleessa todetaan että perusturvan taso on hallituskaudella kohentunut ja siinä merkittävin tekijä olivat vuonna kaksituhattakaksitoista tehdyt korotukset työttömyyspäivärahaan ja toimeentulotukeen myös puolison tarveharkinnan poisto ja opintotuen sitominen indeksiin olivat menneen hallituskauden historiallisia päätöksiä perusturvan parannusten ansiosta köyhyys ja tuloerot eivät ole kasvaneet kertomuksessa todetaan päätökset perusturvan parantamisesta olivat hallituskauden parhaita ja tärkeimpiä päätöksiä hallituksessa voimakkaasti ajamassa vaikka menneellä hallituskaudella oli huonojakin päätöksiä ja epäonnistumisia niin näistä päätöksistä voi todella olla ylpeä sen sijaan ylpeä ei voi olla keväällä kaksituhattaneljätoista tehdyistä päätöksistä joiden seurauksena vasemmistoliitto joutui lähtemään hallituksesta keväällä kaksituhattaneljätoista hallitus käänsi kelkkansa ja alkoi leikata köyhimmiltä leikkaamalla perusturvan indeksejä ja ja lapsilisiä me emme hyväksyneet leikkauksia perusturvaan joten jouduimme hyppäämään pois hallituskelkasta arvoisa puhemies meillä on nyt käsissämme noottikriisi kuten kertomuksen sivulta viisitoista selviää euroopan neuvosto on lähettänyt suomelle nootin jossa se moittii suomea liian matalasta perusturvan tasosta perusturvan riittämättömyys on arkipäivää ihmisille jotka seisovat leipäjonoissa ja joiden tulot eivät riitä vuokraan ja laskujenmaksuun he tietävät sen ilman noottejakin mutta toivottavasti nootti herättelee täällä eduskunnassa ja smolnassa nootista huolimatta hallituksenmuodostajapuolueet suunnittelevat nyt perusturvan indeksien uudelleen leikkaamista ja voi kysyä kuinka kestävää sosiaalista politiikkaa se on tilanteessa jossa perusturvan taso on jo todettu riittämättömäksi arvoisa puhemies viime vuoden talouslukuja katsottaessa ei voi olla kiinnittämättä huomiota yhteisöveron roiman alennuksen budjetissa tuottamaan aukkoon on noin kahdeksansataa miljoonaa vasemmistoliitto oli hallituksessa hyväksymässä yhteisöveron suurta alennusta mutta epäili jo silloin onko iso alennus järkevä ja onko luvattuja dynaamisia vaikutuksia tulossa ainakaan vielä hallituksen toimintakertomusta katsomalla ei dynaamisia vaikutuksia voi havaita ellei sitten irtisanomisia ja isoja osingonjakoja sellaisiksi lasketa tehokkaampaa yritys ja työllistämispolitiikkaa voisi olla suunnata pk yrityksille enemmän tukea on muistettava että arvonlisäveron korotukset ovat myrkkyä nimenomaan keskisuurille ja pienille yrityksille joihin suurin osa viime aikojen työpaikoista kuitenkin on syntynyt kasvua pitäisi tukea mieluummin panostamalla tutkimus ja kehitystoimintaan laittaa paukkuja innovaatiopolitiikkaan ja kannustaa yrityksiä investoimaan verotuksellisin keinoin ja tuin arvoisa puhemies ainakin nyt kun katsotaan vuoden kaksituhattaneljätoista toimintakertomusta vaikuttaa että yhteisöveron roima lasku oli hintaansa nähden tehoton kasvu ja työllisyyspanos toivottavasti tulevaisuus osoittaa toisin toivottavasti tästä kuitenkin otetaan oppia kun mietitään tulevaa kasvu ja työllisyyspolitiikkaa

arvoisa herra puhemies

kolmetoista miljardia euroa useat asiantuntijat sanovat että parasta alkoholipolitiikkaa on erinomainen varhaiskasvatus ja päivähoito sekä peruskoulutus eri puolilla suomea puhuttavat nyt koululakkautukset otin selvää koululakkautusten taloudellisista vaikutuksista ja hämmästyksekseni sain tietää että suomesta puuttuu kokonaan koululakkautuksen taloudelliseen seurantaan liittyvä tutkimus kuitenkin meillä on maassamme toiminut jo vuosikymmeniä esimerkiksi koulutuksen arviointineuvosto nykyinen koulutuksen arviointikeskus jonka pääasiallinen tehtävä on nimenomaan koulutuspoliittiseen päätöksentekoon liittyvien tutkimuksien tuottaminen kouluverkkoihin liittyvät päätökset ovat suomessa perustuneet pelkästään mututietoon koska mitään tutkimus tai seurantatietoja säästöjen tosiasiallisesta toteutumisesta ei ole ollut saatavilla sivistysvaltio suomessa päätöksiä ei ole tehty tietoon perustuen vaikka kysymyksessä on monen lapsen ja perheen hyvinvointi sekä sivistyksen perusta valtiontalouden tarkastusvirasto on laskenut että yksi syrjäytynyt nuori maksaa yksi kaksi miljoonaa euroa etelä pohjanmaan lapsiperhepalvelut hankkeessa laskettiin että kustannukset ehkäisevästä työstä jotta nuori ei keskeytä opintojaan eikä siten mahdollisesti syrjäydy ovat reilut yksitoistatuhatta euroa suomella ole enää varaa päätöksiin jotka tehdään ilman riittäviä vaikuttavuusarviointeja tietoja vaikutuksista tarvitaan pitkän aikavälin lisäksi myös siihen että toivotut säästöt tulevat lyhyellä aikavälillä tästä esimerkkinä viime kauden lapsilisien leikkausten kompensoiminen monimutkaisella lapsivähennyksellä joka lisäsi byrokratiaa eivätkä säästöt siksi toteutuneet näyttää siltä että tuleva pääministeri kuuluttaa poliitikoilta tulosvastuuta toivottavasti tämä tarkoittaa myös sitä että ensi kaudella tehdään päätöksiä tietoon perustuen ja ajetaan lyhyiden valojen sijaan reilusti pitkillä valoilla

arvoisa herra puhemies hallituksen toimintakertomuksesta vuodelta kaksituhattaneljätoista käy lohduttomasti ilmi se tila mihin suomen julkinen talous on joutunut vuonna kaksituhattakahdeksan puhjenneen finanssikriisin ja sitä seuranneen eurokriisin jäljiltä

talouden mallioppilaan taloudenpitoa ei pian erota mikään etelä euroopan maiden manjana tyyppisestä taloudenpidosta jossa ikävät asiat jätetään mieluummin huomenna päätettäväksi jolloin tilanne on jo ehtinyt kriisiytyä eu komissio suomen itse solmimien talouskurisopimusten perusteella on antanut suomelle pari viikkoa sitten vakavan varoituksen maamme taloudenhoidosta koskien julkisen talouden alijäämää ja velkatasoa talouskurisopimuksen on muuten ollut hyväksymässä myös vasemmistoliitto jonka riveistä on sittemmin esitetty ettei sopimusta ja sen tulkintaa käytännössä noudatettaisi jos pian aloittava uusi hallitus ei saa talouden suuntaa käännettyä jo kohtuullisen lyhyessä ajassa on vaarana että joudumme komission kurinpitotoimenpiteiden kohteeksi ja toteuttamaan ankaran julkisen talouden matokuurin brysselin byrokraattien mahtikäskyjen mukaisesti mikä väistämättä alentaisi suomalaisten aineellisen hyvinvoinnin keskimääräistä tasoa arvoisa herra puhemies ainoa tapa välttää tämä brysselin pakkovaltaan joutuminen on toteuttaa nyt edellisistä hallituksista poiketen sinivalkoista elinkeino ja finanssipolitiikkaa jotta saisimme julkisen taloutemme tasapainoon sekä luotua uutta kasvua ja työtä suomen kansalle leikkaukset voimme joko tehdä itse tai odottaa sitä että eu komissio käytännössä päättää niistä puolestamme meidän on syytä valita ensimmäinen vaihtoehto vaihtoehto edellä mainituista itsenäiset rahapoliittiset keinot eivät talous ja rahaliiton jäsenyyden myötä ole työkalupakissamme ja siten käytössämme arvoisa herra puhemies nyt on konservatiivisen yhteiskuntapolitiikan aika
seuraavaksi kansanedustaja timo heinonen lopelta

arvostettu puhemies hyvät edustajakollegat

todetaan että uutta globaalia suurvalta asemaa tavoitteleva venäjä rikkoi toimillaan kansainvälisen oikeuden keskeisiä normeja ja euroopan turvallisuuden perusperiaatteita ja haastoi läntisen arvomaailman venäjä liitti sotatoimin krimin niemimaan itseensä nopealla poliittis sotilaallisella operaatiolla vaikka rauhaa on tavoiteltu ja minskin neuvottelut käyty niin tilanne ei ole vakiintunut niin että voisimme edes suunnitella pakotteista luopumista kriisi on johtanut siis eun ja venäjän välisten suhteiden perusteelliseen muutokseen eu asetti venäjälle asteittain kiristettyjä rajoittavia toimenpiteitä niiden tarkoituksena on ollut painostaa venäjää konfliktin poliittiseen ratkaisuun venäjä ei ole kuitenkaan toiminut toivotulla tavalla kaikki keskeiset prosessit kuten viisumikeskustelut neuvottelut eun ja venäjän välisestä uudesta perussopimuksesta on jouduttu keskeyttämään eikä niiden jatkamiseksi ole edellytyksiä tälläkään hetkellä on huomionarvoista että tapahtumat ukrainassa johtivat myös humanitäärisen ja ihmisoikeustilanteen huonontumiseen viime vuoden lopulla suomi on ollut tässä työssä aktiivinen auttaja itse asiassa suomesta tuli yksi suurimmista monitorointimission tukijoista myös henkilöresurssien suhteen ja suomi antoi ukrainalle viime vuonna tukea kuusi pilkku neljä miljoonaa euroa on tullut selväksi että ukrainan kriisi ei ole nopeasti ohi menevä vaihe se tulee tavalla tai toisella näkymään myös meidän oman kotimaamme tilanteessa vielä pitkään venäjän ja läntisen yhteisön suhteet tulevat pysymään aivan varmasti jännitteisinä vielä tämän vuoden ja useampia vuosia eteenpäin tällä on myös pitkävaikutteiset vaikutukset myös meidän maamme ulko ja turvallisuuspolitiikkaan ja myös laajempaan kansainväliseen asemaan sekä eun yhteiseen ulko ja

arvoisa puhemies haluan antaa kiitosta maamme hallitukselle ja ennen muuta maamme tasavallan presidentille hyvästä aktiivisesta ulkopolitiikan hoidosta myös tässä kriisitilanteessa suomen keskeisiä strategisia tavoitteita eun yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan yhtenäisyyttä on pidetty vahvasti esillä ja kriisin edetessä tasavallan presidentti pääministeri ja ulkoministeri ovat käyneet keskusteluja niin venäjän kuin ukrainankin johdon kanssa olemme siis hyödyntäneet niitä toivottuja ja niitä hyviä suomalaisia kahdenvälisiäkin suhteita niissä määrin kuin ne tämäntyyppisissä tilanteissa ovat mahdollisia

vaikka tätä on arvosteltu että olemme mukana tässä pakotepolitiikassa niin silloin on syytä kysyä arvostelijoilta mikä olisi ollut oikea ratkaisu olisiko meidän pitänyt katsoa läpi sormien venäjän sotatoimia tai sotatoimia tukevia toimintoja itsenäistä valtiota kohtaan loukkauksia itsenäisen maan alueita kohtaan toimia krimillä ja ja muilla alueilla minun mielestäni ei vaihtoehdot ovat silloin vähissä ja näistä vaihtoehdoista on käytetty pakotteita vallitsevissa oloissa suomen ja venäjän välistä yhteistyötä on jouduttu kuitenkin arvioimaan uudestaan ja muun muassa korkean tason kahdenvälisiä tapaamisia on jouduttu vähentämään ja peruuttamaan ja sekin on minun mielestäni ollut tässä tilanteessa oikea ratkaisu

arvoisa puhemies on todettava että meillä ei ole tällä hetkellä mahdollisuuksia puhua pakotteiden purkamisesta itse en tiedä mitä pitäisi tapahtua loppujen lopuksi että voitaisiin puhua siitä että pakotteita ryhdyttäisiin purkamaan on varmasti aihetta keskustella tietysti rauhasta ja tilanteen vakauttamisesta ukrainassa mutta myös krimin tilanteen ratkaisu on osa tätä kokonaisuutta arvoisa puhemies tässä hallituksen vuosikertomuksessa ovat yllättävän pienellä itse asiassa kokonaan puuttumaan tapahtumat terroristijärjestö daeshin toimesta syyriassa irakissa ja levantissa isil järjestö on terrorisoinut tätä aluetta ja aiheuttanut myös merkittävää muutosta meidän euroopan turvallisuustilanteeseen mutta myös kotimaamme turvallisuustilanteeseen hallitus sivuuttaa tämän kokonaan omassa toimintakertomuksessaan välimeren pakolaiskriisi on sellainen mitä tässä ei käsitellä ja vuosikertomus vuosikertomus ei käsittele myöskään kasvanutta uhkaa suomessa sisäisen turvallisuuden uhkaa ei terroristiuhkan kasvua eikä myöskään kotouttamisen ongelmia joista osa liittyy daesh järjestön riveihin lähteneisiin suomalaisiin toivon että nämä asiat eivät kuitenkaan jää huomiotta sillä niillä on suuri vaikutus niin koko euroopan turvallisuuteen kuin tulevaisuuteenkin myös kotimaamme turvallisuuteen arvoisa puhemies tässä toimintakertomuksessa käydään hyvin läpi myös meidän maanpuolustuksen tilannetta myös yhteistyön syventämistä suomen ja ruotsin välillä itse toivon että työnsä aloittava hallitus lähtee aktiivisesti ja vahvasti uudistamaan lainsäädäntöä niin että edes tuo avunanto tai avun vastaanottaminen olisi tulevaisuudessa mahdollista sitä se ei tällä hetkellä ole arvoisa puhemies itse olen huolissani venäjän toimista ukrainassa ja toivon että suomi jatkaa aktiivista työtä niin eun kanssa kuin kahdenvälisinkin suhtein tilanteen lopulliseksi ratkaisemiseksi
kiitos edustaja timo heinonen lopelta

arvoisa puhemies edustaja heinonen tässä halusi esittää hallitukselle kiitosta nyt täytyy esittää sitten hieman kritiikkiä edustaja saarakkala erinomaisesti toi esille niitä asioita mitkä liittyvät nyt suomen kasvaneeseen valtionvelkaan ja taloustilanteeseen ja mitä keinoja vaaditaan tästä sanotaanko varsin tuhdista vuosikertomuksesta haluan erityisesti ottaa esille tosiaan tämän valtionvelan sivulla seitsemänkymmentäyksi on se kaikkein tärkein kuvio jos ajattelee tavallista suomalaista sanotaanko perussuomalaista täällä näkyy että valtionvelka

vuoden kaksituhattaneljätoista lopussa oli noin yhdeksänkymmentäviisi miljardia euroa joka on neljäkymmentäseitsemän prosenttia bruttokansantuotteesta ja lisäystä edelliseen vuoteen oli lähes viisi pilkku viisi miljardia euroa kun tätä kuviota katsoo näkee sokea reettakin että huonoon suuntaan ollaan menossa sellaiseen suuntaan jossa niin kuin edustaja saarakkala sanoi kreikan tie odottaa tällä hetkellä suomen eu maista samalla tasolla kuin on esimerkiksi kreikalla ja italialla meidän pitäisi ottaa mallia sellaisista maista kuin iso britannia jossa konservatiivihallitus juuri sai sanotaanko rökälevaalivoiton miksi se vaalivoitto tuli oltiin tehty kliseisesti sanottuna vastuullista talouspolitiikkaa saatu sopeutettua valtion menoja ja äänestäjät huomasivat sen huomasivat että työtä oli syntynyt ja palkitsivat sen uudella viisivuotiskaudella viiden vuoden aikana britanniassa syntyi enemmän työpaikkoja kuin muissa eu maissa yhteensä siinä on niitä maita joista meidän pitää

kliseisesti sanottuna kantaa vastuunsa ja oli se kokoonpano mikä tahansa lähteä taloutta rankallakin kädellä sopeuttamaan muuten minun sukupolveni ja minun lapseni lapseni maksavat sen laskun arvoisa puhemies mikä tästä tulee

arvoisa puhemies keskusteltavana on hallituksen vuosikertomus kaksituhattaneljätoista oikeampi otsikko kirjaselle olisi hallitusten vuosikertomus onhan viime vuonna hallitusvastuuta kantanut kaksikin hallitusta kataisen ja stubbin hallitukset nostan esiin muutaman positiivisen havainnon ja muutaman kriittisen kysymyksen kertomuksen ulkopolitiikkaa koskevasta osiosta josta edustaja heinonen lopelta jo melko laajasti puhuikin viime vuoden ulkopolitiikkaa koskevia tapahtumia leimaa tietysti ennen muuta keväällä kärjistynyt ukrainan kriisi sisäisesti hajanaisen mikä sittemmin ilmeni ukrainan eu lähestymisprosessi päätyi eri vaiheitten jälkeen laajoihin ja väkivaltaisiin mielenosoituksiin maidanilla sisäiset konfliktit ukrainan sisällä siis johtivat lopulta presidentti janukovytsin maastapakoon ja hallitusvallan vaihtumiseen erinäisten kuvioiden jälkeen ukrainan levottomuudet johtivat muutoksiin ulkopuolella ne johtivat uudenlaiseen aktiivisuuteen venäjän puolelta ukrainan suuntaan venäjä rikkoi omilla operaatioillaan kansainvälisiä sopimuksia muun muassa ottaessaan haltuunsa ukrainalta krimin niemimaan vaikka siellä kansanäänestys taustalla olikin mutta yhtä kaikki kansainvälisiä sopimuksia venäjä rikkoi ukrainan kriisin ja siihen liittyvien venäjän toimien takia eun ja venäjän suhde muuttui voi sanoa dramaattisesti eun jäsenvaltiot suomi niiden mukana tuomitsivat selkein sanoin venäjän toiminnan ja sen valtiot päättivät asettaa venäjään kohdistuvia pakotteita osoittaen näin paheksuntansa venäjää kohtaan kukaan ei haikaillut aseellisen ilmaisun suuntaan eun puolella tavoitteena näillä pakotteilla saattaa venäjä neuvottelupöytään etsimään kriisiin poliittista ja diplomaattista ratkaisua aseiden käytön sijaan kun ajattelemme suomen lähihistoriaa niin tilanne tietysti dramaattisesti uusi ja osittain seuraus siitä että olemme eun jäsenvaltio ensimmäisen kerran sotien jälkeen suomi liittyi venäjän vastaiseen poliittiseen rintamaan selkeästi no suomella on ollut omia intressejään valvottavana tietysti venäjän suhteessaan on ollut ja tulee olemaan eikä vähiten kaupallisella puolella ja nämä meitä tietysti askarruttivat miten meidän kaupallisen yhteistyön käy miten tämä koskettaa suomea kun olemme mukana näissä pakotteissa oli odotettavissa että pakotteet ja niistä seuraavat vastapakotteet jossain määrin heikentävät suomen viennin mahdollisuuksia venäjän kaupassa iso kysymys kun meillä työllisyys muutenkin on heikentynyt hallituksen kertomuksessa ja tämä on hyvä asia kuvataan selkeämmin kuin oikeastaan muualla mitä olen nähnyt suomen tavoitteita ja onnistumisia neuvotteluissa pakotteiden sisällöstä täällä selostetaan sivulla kolmekymmentäkuusi miten suomi osallistui pakotepolitiikan valmisteluun läheisessä yhteydessä muiden jäsenvaltioiden komission ja euroopan unionin ulkosuhdehallinnon kanssa vaikuttamistyö pohjautui laajoihin selvityksiin ja sekä rahoituslaitosten että liike elämän kanssa käytyihin keskusteluihin ja täällä kerrotaan että suomen kaupalliset ja taloudelliset intressit tulivat neuvotteluissa hyvin huomioiduiksi siis me lähdimme neuvotteluihin kertoen myös meidän omat intressimme emme ikään kuin vain kuittaamaan mitä isot eu jäsenvaltiot päättävät vaan myös tuoden esiin omat intressimme ja nämä intressit tulivat kohtuullisesti huomioiduiksi yhteistyö elinkeinoelämän kanssa oli tiivistä myös pakotteiden täytäntöönpanoon liittyvissä neuvonta ja lupa asioissa täällä kerrotaan esimerkkinä että suomi ei kannattanut rajat ylittävän yhteistyön ohjelmien sisällyttämistä venäjää vastaan suunnattuihin painostustoimiin kun suomi korosti että ohjelmien tarkoituksena on kuitenkin edistää raja alueiden kehitystä toimivaa ja turvallista eun ulkorajaa sekä kansalaistason yhteyksiä korostimme näitä asioita omalta puoleltamme kun näitä pakotteita mietittiin ja tässä todetaan minusta hienosti kirkkaasti eu maat päättivät jättää nämä yhteistyöohjelmat pakotteiden ulkopuolelle suomi on ollut aktiivinen suomi on osallistunut pakotteiden määrittämiseen suomi on vaikuttanut omasta näkökulmastaan onnistunut vaikuttamaan arvoisa puhemies

tähän ulkopolitiikkaosioon nimenomaan ukrainan kriisi osioon olisi kaivannut edes alustavaa analyysia arviota taustoista jotka johtivat ukrainan kriisiin tuollainen analyysi olisi tärkeätä siksi että jokaisesta kriisistä jossa joudumme olemaan osapuolena niin kuin tässä kriisissä tulisi voida myös oppia jotain toivottavasti tällainen analyysi eun puolelta tai miksei suomen puolelta jossain vaiheessa tehdään ja julkaistaan arvoisa puhemies ulkoministeriön hallinnonalalla leikkaukset ovat johtaneet edustustoverkon heikentymiseen ulkoasiainvaliokunta on säännönmukaisesti ilmaissut huolensa tästä valiokunta on toistuvasti vedonnut edustustoverkon turvaamisen puolesta edustustoilla on monia suomalaisten kannalta tärkeitä tehtäviä ne palvelevat ulkomailla asuvaa tai siellä matkailevaa väkeämme toiseksi hyvä resursointi ja korkean asiantuntemuksen omaava edustustoverkko keskeinen väline ulkopolitiikkamme ja diplomaattisuhteiden diplomatian hoitamisessa kolmanneksi ja tästä ehkä eniten on puhuttu ulkoasiainvaliokunnassa viime kaudella edustustoverkolla on keskeinen merkitys suomen ulkomaanviennin edistämisessä edustustojen kautta välittyvät kaupalliset yhteydet ja pohjatyö niiden syntymisen eteen ovat avainasemassa kun etsimme keinoja suomen nostamiseen vientivetoisen kasvun avulla niin kuin nyt pitäisi onnistua tekemään on tärkeätä että edustustojen toimintaa ja toimintamallia on nyt ryhdytty kehittämään vaikka rahalliset säästöt painavatkin päälle kertomuksessa kerrotaankin miten vuoden kaksituhattaviisitoista alusta voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa uusia toimintamalleja joilla pystytään tehokkaasti toimimaan pienemmilläkin resursseilla kehittämistyön painopiste vuonna kaksituhattaviisitoista tulee olemaan kuten kertomuksessa todetaan ulkoasiainministeri tuomiojan lokakuussa kaksituhattaneljätoista asettamassa suomen edustautumisen tavat ja mallit hankkeessa tämä hanke on tärkeä sille on syytä antaa kaikki tuki kiitos

mielenkiintoisia ja hyviä puheenvuoroja on kuultu täällä suomen valtiontalouden tilasta sekä myös tästä turvallisuusnäkökulmasta

tästä hallituksen vuosikertomuksesta yhden yksittäisen näkökulman joka löytyy verotulopuolelta ja koskee tupakkaveroa valtiohan sai tupakkaveroja lähes seitsemänsataayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa kaksituhattaneljätoista tässä kertomuksessa kuitenkin kiinnitetään huomiota siihen että tupakkaveron tuoton tuoton pieneneminen johtui tupakkayhtiöiden varautumisesta vuoden kaksituhattaneljätoista alun korotukseen tällöinhän tupakkavero tuotti vähän enemmän sitten kaksituhattakolmetoista mutta kaksituhattaneljätoista tuloarviota

nythän meillä on samanlainen tilanne edessä kun uusi hallitus on nostamassa tupakkaveroa että nämä yritykset varautuvat siihen ennalta ostamalla varastot täyteen tupakkaa jotta he selviävät seuraavan vuoden tai jopa puolitoista vuotta ilman tätä korotusseuraamusta suuret kansainväliset yritykset kyllä osaavat välttää tämän verojen maksamisen parhaalla mahdollisella tavalla mutta mihinkä pystyvät tavalliset kansalaiset mikä heidän osansa on jos lakia veron osalta muutetaan elikkä veroa korotetaan se tulee voimaan tavallisella veronmaksajalla heti kun laki tulee voimaan elikkä esimerkiksi yle veron kohdalla tai arvonlisäveron kohdalla tavallinen kuluttaja joutuu kiltisti maksamaan sen ja siinä mielessä tällainen kikkailu on hiukan eriarvoistavaa tavallista veronmaksajaa kohtaan toivonkin että tuleva hallitus jälkiveron tai jonkin lisäveron keinoin puuttuu tällaiseen verokikkailuun koska näinhän ovat toimineet myös monet eu maat tilanteessa jossa ne havaitsevat yritysten verosuunnitelmia joiden tarkoitus on välttää veronkorotuksia

ja minusta on ehkä syytä tarkentaa mitä kreikan tie oikeastaan tarkoittaa jos tarkastellaan kreikan taloudellista tilannetta tällä hetkellä niin ennen kaikkeahan siinä ovat ongelmien taustalla nämä rajut ja ja ylimitoitetut menoleikkaukset mitä kreikassa on tehty joiden seurauksena julkinen velka ja työttömyys lähtivät erittäin voimakkaaseen kasvuun

meidän pitää asettaa myöskin suomessa on miksi velkaantuminen edelleen jatkuu ja kasvaa näistä tehdyistä sopeutustoimista ja veronkevennyksistä huolimatta ja meidän analyysimme siinä on se että tämä hallituksen ongelmanmäärittely on ollut vääränlainen eli liikaa on painotettu näitä työmarkkinoiden rakenneongelmia ja rakennepuolta ja liian vähän huomiota on kiinnitetty siihen suhdannekuoppaan missä suomikin on tällä hetkellä ja niihin suhdannepoliittisiin ongelmiin mitä on olemassa koko euroopassa tällä hetkellä

arvostettu puhemies edustaja kantola puhui pakotteista oman puheenvuoroni jälkeen on totta että meillä on yhteiset pakotteet mutta yksi asia missä olemme kyllä euroopan unionissa tietyllä tavalla edunvalvonnassa epäonnistuneet on se että vaikka meillä on yhteiset pakotteet joihin on tullut vastapakotteita meillä ei ole tällä hetkellä valitettavasti toimivaa järjestelmää haittavaikutusten yhteisestä vastuunkannosta ja kyllä tosiasia on se että suomalainen ruuantuottaja kantaa tällä hetkellä liian suuren siivun näiden pakotteiden vaikutuksesta ja sitä pitäisi pystyä tulevaisuudessa tasaamaan jos tilanne ei muutu vakaammaksi ja palaudu normaaliksi mitä itse omassa puheenvuorossani jo aiemmin epäilin että näin ei tule käymään arvoisa puhemies kiitosta täytyy antaa hallitukselle ja yleensä aiemmille hallituksille siitä että suomessa puolustuspolitiikkaa on hoidettu pitkäjänteisesti että meillä ei lähdetty mukaan tällaisiin trendeihin joihin esimerkiksi ruotsissa lähdettiin muuttamaan maan puolustusvoimia enempi kriiseihin perustuviksi joukoiksi vaan meillä on varauduttu myös laajan reserviläisarmeijan kautta perinteisempiinkin uhkiin ja nyt viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet että tämä pitkäjänteinen tie on ollut oikea

herra puhemies edustaja andersson esitti että käytännössä lisäisimme elvytystä tässä on nyt vain se tilanne että viime vuodet käytännössä vallanpitäjät ovat elvyttäneet elvytysvaran pois ja nyt sitten kun on tämä talouskurisopimus solmittu myös vasemmistoliiton johdolla jota sopimusta muuten perussuomalaiset ei aikoinaan hyväksynyt ainoana eduskuntapuolueena täällä

ne esitykset joitten mukaan toimitaan eli siinä mielessä se kreikan tie odottaa koska kreikkahan on nimenomaan ulkopuolisten toimijoiden ohjauksessa tällä hetkellä ja minä en ainakaan halua sitä suomen kohdalle tapahtuvan ja ja niin kauan kuin meillä ei omaa rahapolitiikkaa ole niin tämä on nyt se tie mikä mikä on edessä sitten on eri asia jos halutaan keskustella siitä että halutaanko markka palauttaa mutta itse näen että tietyllä tavalla tämä kuripolitiikka nyt tässä tilanteessa on kuitenkin pienempi paha kuin se että me lisäämme yhteisvastuuta euroalueella ja näin ollen lisäämme liittovaltiokehitystä kyllä tässä on nyt vain otettava lusikka kauniiseen

arvoisa puhemies edustajat elo ja saarakkala puhuivat taloustilanteen haastavuudesta ja peräänkuuluttivat vastuullista talouspolitiikkaa haluaisin hieman tarkentaa ja hieman opponoida tätä ajatusta niin sanotusta vastuullisesta talouspolitiikasta puhuttu kreikan tiestä ja ja näin ja me kuitenkin tiedämme että suurilla leikkauksilla valtionvelka ei välttämättä vähene ja ja päinvastoin etelä euroopassa ollaan nähty ihan päinvastaista kehitystä eli kansalaisten ostovoiman romahduttaminen tulee vaikuttamaan pk yritysten ja tavallaan kaikkien yritysten toimintaan ja se tulee hidastamaan kotimarkkinoiden toimintaa

kokoomuksen ja keskustan kanssa tekemässä suuria leikkauksia jotka tulevat tuntumaan tavallisten suomalaisten arjessa ja on mielenkiintoista nähdä tätä edustaja saarakkalan eu eu pelottelun mukaan tuomista nämä ovat kiinnostavia keskusteluja mutta tämä hallituskausi tulee osoittamaan kuka on pienen ihmisen puolella kiitos

edustaja yanar ei kannata mennä liikaa asioiden edelle kyllä huomenna selviää mitkä ne hallituksen linjaukset ovat edustaja anderssonia haluan tietysti aivan ensiksi onnitella päättyneestä vasemmistonuorten puheenjohtajakaudesta huomaan että nuorisojärjestöjen puheenjohtajina olimme eri mieltä ja kansanedustajina olemme yhä eri mieltä en minä tarkoita sitä että meidän täytyy jatkaa

kaikessa talouspolitiikassa samaa linjaa kuin edellinen hallitus se mitä tarkoitan on se että meidän pitää muuttaa siltä osin linjaa että vauhdilla voida ottaa valtiolle lisää velkaa tämä on se kestämätön tie mitä tarkoitin kun puhuin kestämättömyydestä ja siitä kreikan tiestä kreikan tilannehan on siinäkin mielessä karmea että mikä siellä tien päässä odotti niin oli hyvänen aika syrizan vaalivoitto eihän eihän sellaista tietä halua kukaan käydä loppuun asti ei suomessa eikä muualla euroopassa britannian linja on oikea tarvitaan sopeutusta mutta tarvitaan myös talouskasvua ja sitä kautta työpaikkoja

saa jopa toisen kauden luottamuksen kansalaisilta

herra puhemies kurikasta olen kotoisin muuten edustaja yanar piti mielenkiintoisena allekirjoittaneen puheenvuoroa ja ja mielenkiintoisena myös tätä keskustelua ja mielenkiintoista se varmasti onkin mutta vielä mielenkiintoisempaa on se miten voi olla tilanne että ensin eduskuntapuolue nimeltä vihreät hyväksyy eun talouskurisopimuksen ja kun tuosta kuluu pari vuotta niin teille tulee teitä uusia kasvoja tänne jotka olette ihan eri mieltä tuon sopimuksen kanssa jonka teidän puolueenne on hyväksynyt ja jota pitänyt hyvänä eli kyllä joku vastuu siinäkin on miten puolue voi irtautua omista aiemmista kannoistaan ja tätä vastuuta ei minun mielestäni nyt tässä tilanteessa kyllä vihreä edustaja yanar käytä parhaalla parhaalla mahdollisella tavalla koska

kiitos edustaja vesa matti saarakkala kurikasta

puhemies ihan vain tarkennuksena että minä en usko että kukaan täällä salissa haluaa että suomi joutuu tähän liiallisen alijäämän menettelyyn ja olen myöskin itse asiassa samaa mieltä siitä että tähän talouskurisopimukseen sisältyy erittäin merkittäviä ongelmia ihan demokratiankin näkökulmasta mutta se mistä meidän pitäisi käydä keskustelua on siis se että missä näytöt ovat tällaisen sopeutuspolitiikan toimivuudesta tai kuripolitiikan toimivuudesta nimenomaan velkaantumisen vähentymisen näkökulmasta tai talouden talouden tasapainoon saattamisen näkökulmasta eli nyt keskustellaan siitä

minkä tyyppisiin toimenpiteisiin me täällä suomessa ryhdymme talouden vakauttamiseksi ja itse ainakin näen erittäin isona uhkakuvana sen että väärällä väärällä tavalla tehdyt ylimitoitetut menoleikkaukset tulevat lisäämään meidän julkista velkaa entuudestaan kuten myöskin työttömyyttä

olen kuunnellut tätä keskustelua mielenkiinnolla ja toteaisin vain sen että mielestäni tätä suomen taloustilannetta täytyisi lähteä hoitamaan siten että ensimmäisinä vuosina tehtäisiin näitä leikkauksia ja ja sopeutustoimia loppukaudesta sitten voimme elvyttää ja nämä isot hankkeet sote uudistus myöskin kuntauudistus täytyisi saada maaliin asti olen huomannut näistä hallitusneuvotteluista sen että onneksi se neljän vuoden jappaisu ja vatulointi mitä edellinen hallitus teki on loppunut se on taakse jäänyttä elämää tuleva hallitus tulee tekemään niitä päätöksiä millä tämä suomi saadaan nousuun ja me tulemme myöskin elvyttämään loppukaudesta jotta tämä alkava talouskasvu saadaan tästä käyntiin ja sitä pystytään jatkamaan sitten vielä vasemmistoliitolle kun vasemmistoliitto oli ainut puolue joka näissä vaaleissa halusi tehdä tätä elvytyspolitiikkaa halusi jatkaa suomen velkaannuttamista niin vasemmistoliitto ei kuitenkaan sitten itse toimi puolueena näitten omien ohjeittensa mukaisesti vaan heti vaalien jälkeen ilmoitti että puolueessa on yt neuvottelut minä kyllä hiukan ihmettelen tätä menettelytapaa eikö pitäisi elää niin kuin opettaa

arvoisa herra puhemies todellakin tällä talouskurisopimuksellahan tehtiin merkittävä toimivallan siirto käytännössä suomen eduskunnalta maan rajojen ulkopuolelle ja siitä syystä itse vastustin vastusta talouskuria mutta vastustan sitä että nimenomaan ulkoistetaan tämä asia ja sitten odotetaan että meitä ulkoapäin ohjataan ja sitten vasta toimitaan mutta juuri sen takia että näin ei nyt tapahtuisi mielestäni tulevan hallituksen pitää itse nyt omaehtoisesti lähteä tässä toimimaan

niin kuin bensaa heittäisi liekkeihin että antakaa palaa vain siellä kreikassa että tällä lailla saatte talouden kasvuun mielestäni se aiheuttaa lähinnä moraalikatoa ja siinä suhteessa tämä euroalue on täysin epäoptimaalinen mutta jos siinä nyt halutaan olla niin silloin silloin tietyllä tavalla ilman muuta suomen on oltava esimerkillinen ja näytettävä että me emme ainakaan ole sitä moraalikatoa tässä lisää ruokkimassa

arvon puhemies täytyy kyllä ville vähämäkeä onnitella päivän epä älyllisimmästä argumentista että kuten ville tiedät niin puolueen talous on kuin kotitalous eli tuloihin pitää menot sopeuttaa ei voi elvyttää puoluetoiminnan tasolla aivan kuten kotitaloudetkaan eivät varsinaisesti voi elvyttää niin kuin julkista taloutta kun puoluetuki tippuu mukaisesti on sitten elettävä mutta valtiontalous ei ole kuin kotitalous se on eri asia valtiontaloudessa on paljon enemmän liikkumavaraa ja valtioiden elinkaari on käytännössä loputon ja ja voidaan tehdä järkevää suhdannepolitiikkaa me emme halua velkaantua vasemmistoliittona itsetarkoituksellisesti tietenkään vaan haluamme että suomeen saadaan työtä ja me tarvitsemme kysyntää suomi ja eurooppa elävät kysyntälamassa elvyttävällä talouspolitiikalla voidaan luoda kysyntää joka luo työtä ja kasvua ja kun meillä on työtä ja kasvua niin me saamme silloin myös sitä velkaa maksettua pois suomen valtiontalouden ja suomen yhteiskunnan suurin ongelma on työttömyys

arvoisa puhemies edustaja sarkkinen puhui hyvin näistä puoluetoimiston ja valtiontalouden aika isoistakin eroista enkä olisi itsekään uskonut törmääväni tähän kommenttiin tässä salissa edustaja saarakkalalle sanoisin vielä että edelleen odotan vastauksia siihen missä ovat näytöt tämän leikkauspolitiikan toimivuudesta kun puhutaan euroalueesta niin se on erinomainen esimerkki siitä kuinka tällaiset ylimitoitetut julkisten menojen säästöt taantumatilanteessa nimenomaan ovat johtaneet korkeaan työttömyyteen ja erittäin heikkoon talouskasvuun ja tämä on nimenomaan se ongelma johon vasemmistoliitto omalla talouspoliittisella linjallaan haluaa vastata julkisinvestointien lisäämisellä

arvoisa arvoisa puhemies täällä käyty keskustelu on hyvä esimerkki siitä kuinka talouskeskustelu on on tavallaan lastenkengissä sekä suomalaisessa keskustelussa että täällä eduskunnassa kansantalous ei ole kotitalous täältä täältä tuli hyviä kommentteja äsken ja ja kannattaisi muistaa että leikkaamalla valtionvelan suhde ei välttämättä alennu kuten äsken sanoin etelä euroopassa itse asiassa nämä suuret leikkaukset korreloivat bktn laskun kanssa niihin kannattaa myös myös perehtyä minä toivoisin että meidän oma hallitus täällä suomessa tekisi järkevää talouspolitiikkaa joka saisi meidän laskemaan

nousemaan pahoin pelkään että tulevat toimet joissa puhutaan neljä plus kahden miljardin leikkauksista tulevat vahingoittamaan kotimarkkinoita toivon että niin ei käy kiitos

puhemies edustaja sarkkinen kertoi että valtiontalous ja kotitalous ovat kaksi eri asiaa aivan totta mutta silloin kun puhutaan valtiontaloudesta eu yhteyksissä niin silloin puhutaan koko euroalueesta ja ja euroalueella on yhteinen rahapolitiikka mutta ei käytännössä yhteistä talouspolitiikkaa ja silloin jos te haluatte tämäntyyppistä elvyttävää politiikkaa mitä te esitätte niin sehän johtaa eu liittovaltioon koska se edellyttää sitä että se talouspolitiikka käytännössä koordinoidaan hyvin vahvasti euroalueen ytimestä sitä en ainakaan itse voi allekirjoittaa sillä se tuhoaa perinteisen kansanvallan ja siten

tässä on meillä perustavaa laatua oleva näkemysero ei varmasti ole mitenkään erityisen miellyttävää tämä leikkaaminen mikä tässä on edessä ja se ei varmasti tuo heti niitä tuloksia mutta kyllä se vain niin on että tämä tilanne ja tämä velkaantuminen on nyt käännettävä on otettava huomioon myös se että vaikka suomi saa vielä tällä hetkellä matalalla korolla velkaa niin se tilanne voi kuitenkin muuttua ja mielestäni siihen tilanteeseen ei saa suomea päästää että meidän korot lähtisivät kestämättömälle tasolle aina se vaara kuitenkin on olemassa joten mielestäni silloin pelataan kyllä upporikasta tai rutiköyhää mikäli sille tielle lähdetään

puhemies niin kyllähän se on yleisesti tiedossa että valtiontaloutta tulee hoitaa toisella tavalla kuin kotitalouksia tai sitten puolueiden talouksia mutta itse asiassa valtioiden tulisikin joka vuosi velkaantua hiukan lisää ja se optimaalinen velanottoaste on noin puolet bktn kasvusta tämähän itse kääntää laskuun tämän velka bkt suhteen eli siis toisin sanoen jos suomi pääsee sille talouskasvun tielle jossa bkt lähtee nousemaan niin me tiedämme sen optimaalisen velanottoasteen myöskin silloin mutta nyt ongelma on vain siinä että jos me elvytämme liiaksi niin kuin vaikka silloin vuonna kaksituhattakahdeksan kävi mehän elvytimme

tosi hyvää keskustelua ollut sekä vasemmistoliitolta että myöskin muualta siitä mitkä nämä suomen kansantalouden pahimmat ongelmat ovat omasta mielestäni meidän pahin ongelma on se että meillä työn tuottavuus on vuodesta kaksituhattakahdeksan tuottavuus on vuodesta kaksituhattakahdeksan lähtien pysynyt samalla tasolla kun se kasvoi tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä luvun alkupuolesta tasaisesti vuoteen kaksituhattakahdeksan asti nyt itse asiassa jos vielä katsotaan niitä työtunteja mitä yhteiskuntaan on tehty ne ovat pysyneet aika lailla samalla tasolla tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä luvun alusta lähtien poislukien tietenkin yhdeksänkymmentä luvun alun lama jolloin työtunnit tipahtivat huomattavasti mutta mielestäni työn tuottavuus on se suomen pahin ongelma ja tähän puhemies onneksi meidän uusi hallitus on ottanut hyvän linjan kiitos kiitos

arvoisa puhemies lyhyt kommentti vielä rahaliitosta ja rahaliiton rakenteesta euro nykymuodossaan on jo tietyssä mielessä liittovaltiomainen rakenteeltaan eli sinänsä on vain kaksi vaihtoehtoa jos näkee tässä nykyisessä rahaliitossa ongelmia joko pyrkii uudistamaan olemassa olevia rakenteita ja niiden puitteissa harjoitettua politiikkaa tai sitten kannattaa niiden rakenteiden purkamista kokonaan ja eurosta eroamista ja sellaista kantaa ei minun tietääkseni perussuomalaisilla ole

kauppatase epätasapainojen tarkempaan seuraamiseen sitten mitä tulee työn tuottavuuden muutoksiin niin haluan lyhyesti vain huomauttaa että siinä ovat keskeisesti taustalla myöskin ne muutokset mitä on tapahtunut suomalaisessa elinkeinorakenteessa myöskin teollisuuden puolella missä esimerkiksi palvelualojen merkitys joilla työn tuottavuus on matalampaa kuin

arvoisa puhemies mielenkiintoista keskustelua on tässä käyty hallituksen vuosikertomuksen yhteydessä edelliseltä vuodelta tässä nostaisin esille kun tässä nyt kerran vaaleistakin käytiin keskustelua että minkälaiset vaaliohjelmat milläkin puolueella on ollut ja kun tässä syytettiin että vasemmistoliitto on halunnut työllisyyttä parantaa elvyttämällä ja että se ei ole oikea tie eikä oikea linja joidenkin mielestä

tehän lupasitte äänestäjillenne että autovero poistetaan onko näin että suomella tosiaan on varaa tällaisiin verohelpotuksiin tässä taloudellisessa tilanteessa ja entäs valtionosuuksien leikkaukset jotka kohdistuvat suoraan kuntiin ja kuntatalouteen kunnat joutuvat sitten sopeuttamaan ja nostamaan niin sanottua kunnallisveroaan joka on tasavero ja sitä kautta sitten leikkaamaan peruspalveluista vanhuspalveluista tullaan todennäköisesti leikkaamaan jos esimerkiksi henkilöstömitoituksista lähdetään tinkimään miten käy meidän peruskoulujärjestelmän opetuksen laadun ja sisällön vastauksia saamme todennäköisesti huomisissa mutta myös teillä oli tällaisia suuria lupauksia äänestäjillenne että verotusta tältä osin kevennettäisiin lisäksi sitten tämä varallisuusvero täällä on paljon puhuttu tällaisista talkoista että nyt vaaditaan kaikilta tällaista kriisitietoisuutta ja että myös pienituloiset pistetään kyykkyyn kun indeksit jäädytetään mutta entäs suurituloiset ovatko he tulossa vastaan kiristetäänkö suurituloisten verotusta palautetaanko varallisuusvero saapa nähdä perussuomalaiset ainakin ovat kovasti kentällä huutaneet että me tarvitsemme varallisuusveron takaisin

arvoisa puhemies edustaja saarakkala sanoi että elvyttävää talouspolitiikkaa voi tavallaan tehdä vain tulonsiirtounionin tilanteessa ja haluaisin tietää mihin tämä perustuu toinen hieman hieman outo kommentti oli edustaja vähämäen kommentti joka koski tätä optimaalista velanottoastetta mihin tämä oikein perustuu taloustieteilijänä on hyvin hyvin vaikea muistaa mitään tällaista teoriaa sanoisin näin että jos me oikeasti viittaamme tutkimuksiin niin viitataan tutkimuksiin esimerkiksi de grauwe ja ja

kaksituhattakaksitoista tekivät tarkastelun etelä euroopan leikkauksista ja bktn laskusta sitä kannattaa vilkaista siellä näkyy todella suuri korrelaatioaste minä voin vaikka lähettää linkin toinen tutkimus joka joka kertoo elvytyksestä ja sen tehosta on on vuodelta kaksituhattakolmetoista venäläissyntyisen amerikkalaisen taloustieteilijän jonka nimeä en muista tekemä elvytys on paljon tehokkaampaa nollakasvun tai taantuman oloissa oloissa kannustan tutustumaan näihin jotta voidaan saada parempaa talouskeskustelua kiitos

arvoisa herra puhemies kyllä perussuomalaisten eu kanta on se sama mikä on aina ennemminkin ollut että me emme liittovaltion tietä kannata vaan haluamme mieluummin sitten purkaa sääntelyä siltä osin se tie sitten parhaimmassa tapauksessa johtaa itsenäiseen rahapolitiikkaan takaisin mutta politiikkaa tehdään kuitenkin ajassa niin että

vaikka kuinka kulutuskysyntä on tärkeä asia niin kotimainen kulutuskysyntä ei ole kuitenkaan

se mikä meidät tästä ahdingosta nostaa vaan se on vientiteollisuus ja meidän tuotteet joita meillä täällä suomessa valmistetaan ja viedään ulkomaille tässä mielessä tämäntyyppisen elvytyksen mitä esimerkiksi edustaja hänninen tässä peräänkuulutti tie on kyllä käyty loppuun ja mitä tulee sitten näihin kuntien valtionosuuksien mahdollisiin tuleviin leikkauksiin niin en tiedä voi olla että samaa tasoa jatketaan kuin viime vaalikaudella mutta se taso mikä viime vaalikaudella oli hallituksella jossa vasemmistoliitto ja vihreät olivat mukana oli kyllä ennennäkemättömän kova kuntien valtionosuuksien leikkauksissa kumuloituvat leikkaukset ovat huippuluokkaa ja tässä mielessä te kannatte vastuun jo tällä hetkellä siitä ahdingosta mikä monella pienituloisella on

arvoisa puhemies tässä kun arvioidaan nyt edellisten hallitusten toimintaa vuosikertomuksen kaksituhattaneljätoista muodossa ja täällä on nyt aika paljon nimenomaisesti perussuomalaisten taholta syytelty että edellinen hallitus leikkasi liian vähän niin muistuttaisin kuitenkin mieleen ne keskustelut mitä ei tässä salissa vaan tuossa toisessa salissa viereisessä rakennuksessa käytiin viime kaudella kun perussuomalaiset oli oppositiopuolue niin silloin huudettiin että kun leikataan liian paljon onko se linja nyt muuttunut tässä kun vaalit olivat ja vastuu näyttää alkavan painaa nyt ollaankin sitä mieltä että enemmän pitäisi leikata olisin nyt tässä varmistanut vielä että olen sitten oikeissa tiedoissa ainakin itse kun täällä perussuomalaiset vaativat nyt leikkauksia niin kai te sitten todella edelleen leikkaatte ja varsinkin leikkaatte nyt näistä meidän eu jäsenmaksujen netto osuuksista tehän muistaakseni lupasitte puolittaa ne tässä vaalien alla vieläkö tämä on suomen leikkauslistalla että kun tällä viikolla hallitusta nimitetään ja perussuomalaiset siellä ovat mukana niin pitävätkö perussuomalaiset lupauksensa ja leikkaavat

edustaja räsänen itsekin olen joskus lohjalla asunut nykyään espoossa niin ymmärrän jotenkuten mielenliikkeitäsi malta edelleen sinäkin huomiseen kyllä nämä kaikki tiedot ovat esillä ja sitten varmasti pääsette niitä ruotimaan ja ja voisin sanoa että todennäköisesti kritisoimaankin omasta näkökulmastanne mitä tulee edustaja hännisen yksittäisistä veroista että lähdetäänkö keventämään niin en ota yksittäisiin veroihin kantaa mutta ilman muuta perussuomalaisena katson että kokonaisveroastetta pitäisi pystyä keventämään jotta talous saataisiin jälleen vetämään sekä yrityselämän puolella erityisesti viennissä että myös yksityisellä puolella tämä on yksi niitä syitä miksi minä en ole vasemmistolainen aivan selvästi mitä tulee eu kriittisyyteen mitä tässä keskustelussa on nostettu esiin niin tietysti vasemmistoliittoa pitäisi huolestuttaa se kehitys mikä euroopassa on eli konservatiiviset ja eu kriittiset voimat ovat nousussa britanniassa tuli vaalivoitto voi sanoa maanvyörymävoitto puolassa valittiin uusi presidentti ecr ryhmän entinen

arvoisa puhemies edustaja saarakkalalle vielä kommentti että euroopan keskuspankkihan on jo olemassa ja tekee ikään kuin jo nyt talouspolitiikkaa meidän puolestamme kuitenkin rajatulla mandaatilla josta johtuen esimerkiksi se elvytys mitä ekpn kautta tällä hetkellä yritetään tehdä euroalueella lähinnä on eurooppalaisen pankkisektorin elvyttämistä sen sijaan että olisi mahdollista osoittaa suoraan lainoitusta jäsenvaltioille jotka sitten pystyisivät käyttämään näitä talouskasvua ja työllisyyttä lisääviin

vasemmistoliitto minun tietääkseni on ainoa puolue joka on esittänyt euroopan keskuspankin ohjauksen demokratisointia ja muun muassa teidän hallituskumppaninne ovat olleet kovasti tätä meidän vaatimustamme vastaan sitten ehkä vielä edustaja elolle vaikka sinänsä pidän huolestuttavana että oikeisto nousee niin ehkä tämä huolenaihe on vielä suurempi muille oikeistopuolueille se että konservatiivioikeistopuolueet saavat lisää äänestäjiä koska heidän äänestäjiltäänhän ne äänet tulevat eivätkä vasemmistopuolueiden

arvoisa herra puhemies edustaja räsänen peräänkuulutti linjan pitävyyttä suhteessa edelliseen vaalikauteen edustaja räsäselle tiedoksi että teidän puolueen johdolla on tosiaan solmittu tämä talouskurisopimus tässä viime vaalikaudella nyt jos olette seurannut tosiaan mediaa niin sieltä on nyt ilmoitettu että suomen tuleva hallitus joutuu ne sotkut mitä teidän puolueen hallituksessaoloaikana on syntynyt nyt siivoamaan tällainen pieni tapahtuma tässä on nyt tämän toimivallan siirron seurauksena tullut jonka teidän puolueenne on hoitanut eteenpäin ja siitä kyllä seuraa tietty vastuu aivan riippumatta siitä mitä mieltä viime vaalikaudella on ollut pitää kiinni niistä kansainvälisistä sopimuksista mitä suomi on tältä osin solminut jotka ovat aivan olennaisia pelkään kyllä ekpn mandaatin muuttaminen vasemmistoliiton ehdottamalla ja esittämällä tavalla olisi se lopullinen moraalikadon tie että nyt olisi niin kuin piikki auki sitten maille sillä lailla että suoraan maitten omia velkakirjoja ostettaisiin tuosta että me voisimme laskea niitä niitä liikkeelle en kyllä pidä sitä hyvänä se on eri asia jos olisi oma itsenäinen rahapolitiikka silloin siinä olisi se demokraattinen ohjaus silloin on demokraattinen ohjaus ja kansa pääsee rankaisemaan jos politiikka on huonoa mutta tästä eurotasolla tapahtuvasta moraalikadosta ei päästä edes rankaisemaan mutta tosin jonkun sortin rangaistushan tässä on sinänsä ollut tämä että vasemmistoliiton kannatus ei kyllä viime vaaleissa tälle teidän linjallenne ollut kovin kaksinen niin että onneksi meillä on sellainen asia kuin kansanvalta vielä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmeneskahdeksas viidettä kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmeneskahdeksas viidettä kaksituhattaviisitoista pidettävään